Arvoisa puhemies, kysyisin miten GUE NGL ryhmän edustaja pitää mahdollisena sitä, että voitaisiin saada aikaan jonkinlainen moratorio, kun yksikään alueen toimijoista, valtioista, ei sitä halua? Millä tavoin alkuperäiskansat suhtautuisivat siihen, että Euroopan unioni tulisi ylhäältä sanomaan mitä heidän pitäisi tehdä? Parlamentilla on jo yksi synti takanaan, hyljetuotteiden myyntikielto, mikä on ärsyttänyt alkuperäiskansat.

Nyt tarvitaan diplomatiaa ja yhteistyötä.